Arvoisa puhemies, globalisaatiorahastosta on tänäänkin täällä salissa jaettu apua työttömäksi jääneille ihmisille. Muun muassa kotimaani Suomen Nokian irtisanotut saivat tänään noin vajaat kymmenen miljoonaa euroa rahastosta. Tällaisissa isoissa alasajotilanteissa on myös erittäin tärkeää, että alihankintaketjussa olevat yrittäjät huomioidaan aivan niin kuin globalisaatiorahastossa jatkossa tullaan tekemään.

Olisin halunnut myös komission jäseneltä Andorilta kysyä, että mitä mieltä hän on siitä kritiikistä, mitä tilintarkastustuomioistuimen erityisraportissa viime kesänä tuotiin esille. Esimerkiksi siitä, että globalisaatiorahasto toimii hitaasti ja monet toimenpiteet oltaisiin tehty kansallisilla toimenpiteillä joka tapauksessa.